Arvoisa puhemies, arvoisa herra Daul, Teidän puheitanne on aina mielenkiintoista kuunnella. Ne ovat eurooppalaisia, kunnian miehen puheenvuoroja. Te sanoitte, että kaikki on mahdollista Euroopassa. Minä haluan kysyä Teiltä, onko mahdollista, että Te voisitte vakuuttaa kreikkalaisen veljespuolueenne tämän kriisin syvyydestä niin, että

Mitä Te olette tehnyt sen eteen?